Vaikka Suomessa naiset ovat saaneet äänestää yli sata vuotta eri vaaleissa, on meilläkin paljon parantamisen varaa naisten ja miesten tasa arvossa, myös politiikassa. Olen toiminut luottamustehtävissä yli kolmekymmentä vuotta. Ennen valintaani Euroopan parlamenttiin toimin kansanedustajana Suomen eduskunnassa kahdeksan vuotta. Virallisesti naisten ja miesten tasa arvo tunnustetaan, mutta edelleen naisista tehdään politiikassa näkymättömiä. Meilläkin on sovinisteja, erityisesti vanhempia miehiä, jotka jopa julkisesti väheksyvät ja pilkkaavat politiikassa uransa tehneitä naisia, jopa heidän henkilökohtaisia ominaisuuksiaan, väittäen heitä esimerkiksi kylmiksi, kyynisiksi ja huumorintajuttomiksi. Miehet suomalaisessa politiikassa lyöttäytyvät helposti yhteisiin harrastuksiin, kuten esimerkiksi golfin pariin ja erilaisiin saunaseuroihin, joissa asioista sovitaan etukäteen miesten kesken. Pelkäänpä, että näin toimitaan monessa muussakin maassa, joten tasa arvon eteen tehtävä työ ei meiltä lopu.